Mielestäni me Euroopan unionina epäonnistuimme myös siinä suhteessa, että meidän olisi pitänyt estää Euroopan unionin kansalaisten nouseminen noille laivoille, koska näiden laivojen tavoitehan oli tehdä pelkästään provokaatiota, mennä suljetulle alueelle, missä on kansainvälinen merisaarto päällä. Me kaikki tiedämme, mitä se tarkoittaa kansainvälisen merisaartolainsäädännön mukaan.

Tässä suhteessa me emme voi millään tavalla tukea tämäntyyppistä terrorismia tukevaa toimintaa, vaan meidän pitää seistä demokratian, ihmisoikeuksien ja mielipiteenvapauden takana ja puolustaa demokraattista valtiota Israelia ja sen olemassaolon oikeutusta.